Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, lentoliikenteen päästöt ovat kasvaneet nopeammin kuin minkään muun merkittävän bisnesalan. Peter Liese jo totesi, että ne ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa.

Muulle elämälle ei jäisi yhtään mitään. Kiotossa ICAO sai tehtäväkseen luoda kansainvälisen järjestelmän lentopäästöjen rajoittamiseksi. Se ei tätä tehnyt, vaan päinvastoin tulkitsi lentoliikenteen saaneen oikeuden vapaamatkustajuuteen. Juuri siksi EU päätti omasta lentopäästökaupasta. Varsinainen tavoitteemme tietenkin on globaalijärjestelmä, mutta myös pelkällä EUn lentopäästökaupalla on globaali vaikutus. Euroopasta lähtevät ja tänne saapuvat lennot edustavat merkittävää osuutta koko maailman lentopäästöistä. Emme nyt saa taipua Yhdysvaltojen painostukseen. Päinvastoin, on tuomittava tämä painostus selvin sanoin. Meistä useimmat varmasti tunnemme suurta sympatiaa presidentti Obamaa kohtaan.

Emme kerta kaikkiaan voi antaa USAlle veto oikeutta omiin toimiimme lentopäästöjen rajoittamiseksi. Komission ja puheenjohtajavaltion ainoa mandaatti onkin pitää kiinni direktiivistä, jonka yhdessä olemme sopineet. Vastaava ongelma koskee myös kansainvälisen laivaliikenteen päästöjä ja muistutan komissiota asioista, joista oman ilmastolainsäädäntömme yhteydessä olemme sopineet.